Arvoisa puhemies, haluaisin vielä lisätä tähän sen, että ensi toukokuussa Ugandassa Kampalassa pidetään kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön tarkistamiskonferenssi. On nimittäin kulunut kymmenen vuotta tämän tärkeän rikostuomioistuimen perustamisesta, ja toivoisin, että Ugandan hallitus kaikin puolin tarkastelisi omaa lainsäädäntöään niin, että se on linjassa kansainvälisten sopimusten kanssa ja noudattaa syrjimättömyyden periaatetta.